Arvoisa puhemies, nuorisotakuu on lupaus nuorille järjestää työtä tai koulutuspaikka sen jälkeen, kun on jäänyt työttömäksi, tai valmistumisen jälkeen työpaikka.

Me suomalaiset tapasimme juuri Suomen Eurooppa ministerin, ja olin hieman pettynyt, että nuorisotakuu ei kuulunut 10 suurimman megatrendin joukkoon tai niiden asioiden joukkoon, jotka ovat tärkeitä ja isoja. Toivottavasti Suomessa ja muissakin jäsenvaltioissa tämä nuorisotakuu otetaan tosissaan ja tämä lupaus pidetään eikä koulutuspaikkoja vähennetä, vaan päinvastoin lisätään, ja todella otetaan tosissaan se, että kun nuorille on nyt luvattu työtä tai koulutusta, niin se pidetään.